Arvoisa puhemies, esittelijä tuo hyvin selkeästi esille sen, että biotalousala tarvitsee selkeän strategian ja vakaat sääntelypuitteet. Tällä hetkellä tuntuu siltä, että komissiossa tehdään maatalous teollisuus energia ja ympäristöpolitiikkaa lähestulkoon täysin toisistaan tietämättä. Myöskin eri jäsenvaltioiden tukitoimenpiteet, muun muassa bioenergian tuottamiseksi ja teollisuuden tukemiseksi uusiutuvan energian alalla, ovat myös melkoinen tilkkutäkki.

Erityisesti haluaisin vielä nostaa esille tämän huolen, mikä tässä kehitysyhteistyövaliokunnan lausunnossa tuodaan esille, eli sen, että biotalous ei tulevaisuudessa saa heikentää kehitysmaiden elintarviketurvaa, eikä myöskään sitä, että viljelymaata aletaan käyttää muuhun kuin ravinnon tuotantoon.